Arvoisa puhemies, äänestin äsken peruspankkipalvelujen saatavuutta koskevan mietinnön puolesta. Vaikka käteisen käyttö vähenee nopeaan tahtiin, siitä huolimatta noin seitsemällä prosentilla EUn aikuisväestöstä ei ole vielä käytössään pankkitiliä.

Pankkitilin puuttuminen hankaloittaa olennaisesti kansalaisten arjen hallintaa, kuten esimerkiksi ostosten tekemistä, laskujen maksua sekä asumiseen liittyvien sopimusten tekemistä. Lisäksi on uskomatonta, että jotkut pankit ovat haluttomia avaamaan kuluttajalle pankkitilin edes voimassaolevaa työsopimusta vastaan. Joissain tapauksissa tämä on vakava ongelma etenkin maahanmuuttajataustaisille työntekijöille. Meidän tulee päästä eroon tällaisesta syrjinnästä ja saada myös pankkisektori kantamaan yhteiskuntavastuuta. Tästä syystä kannatan lämpimästi tätä EU kansalaisten asemaa ja sisämarkkinoiden toimintaa edistävää mietintöä.